Näin ollen meidän pitää hyvin tarkasti toimia sen pohjalta, ettemme me missään olosuhteissa altista lapsia tällä tavalla, vaan huolehdimme siitä, että heidän kokonaisvaltainen kehityksensä voi jatkua ja otamme huomioon lapsen

Näin ollen meidän pitää hyvin voimakkaasti ja selkeästi sanoutua irti lapsityövoiman käytöstä, ja kun tehdään näitä sopimuksia niin kaakaoon kuin muuhunkin liittyen, meidän pitää huolehtia myös siitä, että meidän partnerimme eivät alista lapsia tällä tavalla ja sitä kautta hae kustannussäästöjä, vaan lapsilla pitää olla oikeus lapsuuteen